ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäkolme

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja haatainen

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan erikoissairaanhoidon keskittämisen ja ensihoidon ja kiireellisen hoidon säännösten uudistamista siten että erikoissairaanhoitoa kootaan nykyistä suurempiin yksiköihin ja harvinaisia ja vaativia toimenpiteitä keskitetään alueellisesti ja valtakunnallisesti lisäksi muutetaan sosiaalihuoltolain sosiaalipäivystystä ja sosiaalihuollon saatavuutta ja saavutettavuutta koskevia säännöksiä perusterveydenhuollon kiireellistä vastaanottotoimintaa ehdotetaan lisättäväksi terveyskeskuksissa ja tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon poliklinikoilla tavalliset kiireelliset terveysongelmat voidaan hoitaa lähipalveluna arki iltaisin tai viikonloppuisin päiväsaikaan jolloin potilaan ei tarvitse hakeutua mahdollisesti kauempana sijaitsevaan yhteispäivystykseen tämä helpottaa esimerkiksi lasten tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitamista vanhempien työpäivän jälkeen omassa terveyskeskuksessa sosiaalihuollossa pyritään edistämään palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta terveydenhuollon rinnalla vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa sekä turvaamaan tuen saantia ihmisten omissa arkiympäristöissä

arvoisa herra

välisen työnjaon kehittäminen on välttämätöntä muun muassa palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden sekä hyvän osaamisen ja potilasturvallisuuden takaamiseksi kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan kannatamme myös sosiaalipäivystyksen aseman korostamista korostamista osana uudistusta sekä perusterveydenhuollon vahvistamista päivystysuudistuksen kiirehtimiselle ei ole kuitenkaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin liittyviä perusteita pidämme mahdottomana lain käsittelylle annettua aikataulua jolle ei ole esitetty muuta perustelua kuin lain liittyminen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin mielestämme päivystysuudistukselle asetetut säästötavoitteet eivät vaarannu siitä että lain käsittelyyn valiokunnassa varataan riittävästi aikaa kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan päivystysuudistuksen säästövaatimukset liittyvät olennaisesti sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen pääasiassa vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta voimaan tulevan päivystysuudistuksen säästövaikutukset vahvistuvat vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista lähtien ja merkittävä osa säästövaikutuksista sijoittuukin vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeen

säästötavoitteisiin pääseminen ylipäätään on myös asiantuntijoiden kuulemisessa kyseenalaistettu monien tahojen osalta päivystysjärjestelmän ja ja sairaalaverkon uudistaminen liittyy olennaisesti sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan tavoiteltuun vuodeosastohoitojen vähentämiseen tarvitaan kokonaisjärjestelmän toimivuutta mikä edellyttää hoitoprosessien ja kuntoutuksen kehittämistä keskeistä on myös ennalta ehkäistä kalliimpien palveluiden tarvetta palveluintegraatio ja digitalisaatio ja niiden vahvistuminen liittyvät oleellisesti päivystysuudistukseen katsomme että päivystysuudistus on kiinteä osa tulevaa sote uudistusta ja se tulee käsitellä tässä yhteydessä

huomattava että sairaalaverkosta päättäminen ilman tarkempaa tietoa siitä mikä on hallituksen tavoitteleman valinnanvapauden sisältö ei mielestämme täytä hyvän lainsäädäntövalmistelun kriteereitä sosiaali ja terveyspalveluiden valinnanvapauslainsäädännössä tullaan määrittelemään miltä miltä osin esimerkiksi erikoissairaanhoidon kirurgiset toiminnot tulevat yhtiöitettäväksi ja kilpailtujen kilpailtujen markkinoiden piiriin näiltä osin meillä ei ole tietoa miten valinnanvapaus tulevaisuudessa toteutuu ilman riittäviä tietoja emme voi päättää päivystyssairaaloista kielellisten oikeuksien turvaamiseksi katsomme myös että vaasan sairaanhoitopiiri olisi tullut sisällyttää täyden päivystyksen sairaaloiden luetteloon mikä tässä esityksessä ei nyt toteudu päivystyksen on perustuttava myös huolelliseen valmisteluun hallitus ei mahdollistanut asian perusteellista käsittelyä edellytämme että valiokunnassa on oltava riittävä tieto päätöksenteon pohjaksi ja on oltava aikaa perehtyä myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon joka saapui vasta muutama päivä sitten tämän lausunnon jälkeen sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt pykälämuutoksia jotka edellyttävät mielestämme uutta arviointia ja käsittelyä myös perustuslakivaliokunnassa korostamme päivystysuudistuksen tärkeyttä laadukkaan ja toimivan erikoissairaanhoidon ja sosiaalipäivystyksen turvaajana laki vaatii siis huolellisen käsittelyn jota nyt ei eduskunnalle mahdollisteta olemme esittäneet asian käsittelyn keskeyttämistä valiokunnassa ja sen jatkamista vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtiopäivillä yhdessä tuolloin annettavan sosiaali ja terveysuudistuksen lakikokonaisuuden kanssa mielestämme valiokunnalla ei ole ollut riittävästi perusteita hyväksyä minkä vuoksi esitystä ei tule hyväksyä mietinnön mukaisessa muodossa tästä syystä tulemme esittämään kakkoskäsittelyssä tämän lain hylkyä

arvoisa herra puhemies vihreät ovat mukana tässä tässä edellä esitellyssä hylkäysesityksessä ja tulemme kakkoskäsittelyssä kannattamaan hylkyä sinänsä pidän hyvin tarpeellisena sitä että että päivystysuudistus tehdään mutta kuten edellä on todettu tämän päivystysverkon käsittelyaikataulu on ollut mahdoton se on ollut liian kiireinen sosiaali ja terveysvaliokunta ei ole pystynyt riittävällä tavalla perehtymään asiaan esimerkiksi emme ole saaneet tarpeellisia kustannusarvioita ja vaikutusarvioita emmekä ole pystyneet arvioimaan riittävällä tavalla täyttääkö tämä lakiesitys perustuslakivaliokunnan edellyttämiä tarkennuksia kielellisten oikeuksien toteutumisen suhteen kyseenalaista on se että tämä esitys sairaalapäivystysverkosta tuodaan vajaa puoli vuotta ennen sitä kun hallitus on luvannut tuoda sote esityksen eduskuntaan tästä seuraa se että että tämä kyseinen lakiesitys ehtii olla noin vuoden voimassa ennen kuin se avataan ja sitten synkronoidaan yhteen sote lainsäädännön kanssa ja tätä ei voi pitää mitenkään järkevänä eikä demokraattisena valiokunnan työskentelyn kannalta olisi ollut hyvä että että valiokunnalla olisi ollut tiedossa mitä sote esitys tulee pitämään sisällään esimerkiksi täysin auki on mitä valinnanvapauslainsäädäntö pitää sisällään ja ja mitä palveluita kokonaisuudessaan hallitus aikoo aikoo yhtiöittää pidän hyvin valitettavana sitä että että vaasan sairaala nyt hallituksen esityksellä ja hallituksen läpi runnomalla lainsäädännöllä on jätetty pois näiden täyden päivystyksen sairaaloiden joukosta ja pidän kyseenalaisena esimerkiksi niitä perusteluita joihin hallitus nojaa ne ovat täysin riittämättömät esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan saamien tietojen mukaan mitään säästöjä ei ole tulossa siitä että että vaasasta tämä täyden palvelun päivystys lakkaa sitten toisaalta on hyvin kyseenalaista pystytäänkö tosiaankin sillä pykälämuotoilulla joka hallituksen esitykseen nyt sisältyy turvaamaan riittävällä tavalla kielellisten oikeuksien toteutuminen seinäjoella esimerkiksi oikeusministeriö antoi lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle tästä lakiesityksestä ja tässä oikeusministeriön asiantuntijalausunnossa sanotaan hyvin selkeästi että annetussa aikataulussa ja annettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista arvioida tämän kyseisen lakiesityksen sisältämän sääntelyn vaikutuksia kielellisten oikeuksien järjestelmään kokonaisuudessaan oikeusministeriö toteaa myös että ruotsinkielisten palvelujen järjestäminen yksikielisellä suomenkielisellä alueella on käytännössä erittäin haasteellista ei voida olettaa että henkilökunnan kielivaranto on riittävä ja ruotsin kieltä käytännössä hallitsevan henkilöstön rekrytointi on haasteellista jos ruotsinkieliset potilasmäärät ovat suhteellisen pieniä henkilöstön mahdollisuudet ylläpitää kielitaitoa jäävät myös hyvin heikoiksi ja ottaen huomioon oikeuksien kattavuuden epätarkkuuden olennaiset poikkeamiset tavasta säännellä kielellisistä oikeuksista sekä haasteen toteuttaa kielelliset oikeudet käytännössä tämä ehdotettu sääntely ei näytä toteuttavan parhaalla mahdollisella tavalla kielellisiä oikeuksia oikeusministeriön lausunnossa todetaan mielestäni erittäin hyvin että että lakiesityksen ehdotus siitä että seinäjoella on on toteutettava myös ruotsinkieliset palvelut muodollisesti täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyn vaatimuksen mutta käytännössä se ei turvaa niitä eli

nähdäkseni emme voi taata millään lailla sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitellyn lakiesityksen pohjalta

näiden huomioiden vuoksi olen olen itse hyvin pahoillani siitä että että kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa äänestimme siitä että että perustuslakivaliokunta olisi vielä voinut tarkastella meidän valiokuntamme tekemää mietintöä ja ja näitä pykäliä niin se äänestys äänestys siellä sitten hävittiin ja hallituspuolueet runnoivat käytännössä tämän tämän lakiesityksen läpi elikkä meillä on nyt käsissämme lakiesitys jota hallitus on viemässä eteenpäin vaikka meillä ei ole minkäänlaisia takeita siitä tuleeko se turvaamaan ruotsinkieliset palvelut

siihen että potilaiden turvallisuus ei ei vaarannu tämä tämä on minusta hyvin hyvin valitettavaa ja sen vuoksi ehdottomasti tämä lakiesitys pitäisi hylätä

arvoisa puhemies hallituksen esitys laiksi terveydenhuoltolain sosiaalihuoltolain muuttamisesta eli tuttavallisemmin päivystysuudistus on farssi se on farssi sekä sisällön että menettelytapojen suhteen ensinnäkin on lainsäädännön tasoa ja eduskunnan arvoa alentavaa että näin tärkeä asia käsitellään näin kiireellä toisekseen on järjetöntä tehdä näin merkittävästi palvelurakenteeseen vaikuttava uudistus juuri ennen sote uudistusta menettelyjärjestys hämärtää sote uudistuksen kokonaisuutta ja vie valtaa pois alueelta päivystysuudistus vie alueelta vallan tehdä oman alueensa tarpeiden ja aluerakenteen kannalta perusteltuja ja kustannustehokkaita sairaaloiden välisiä työnjakopäätöksiä liittyen päivystyksen ja leikkaustoiminnan työnjakoon ja palveluiden järjestämiseen

ole järkeä sillä sairaanhoitopiirin päättävä työnjako on taannut laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut samalla on voitu taata raahen aluesairaalan hyvä palvelutaso kun leikkaustoiminta keskitetään ouluun todennäköisesti kalliiden ostopalveluiden lisääntymistä kasvavia jonoja sillä keskussairaalan kapasiteetti ei välttämättä riitä lisääntyvään leikkausmäärään tämän hallituksen pakkokeskittämisen seuraus saattaakin siis olla raahen aluesairaalan palveluiden alasajon lisäksi kustannusten nousu samanlainen tilanne on edessä monella muullakin alueella tilanne synnyttää moniin paikkoihin palvelutyhjiön tätä täyttämään rientävät sitten ehkä yksityiset terveyspalveluyritykset ja herääkin kysymys onko se yksi keskittämisinnon tausta ajatus ymmärrän että keskittäminen ja elintilan luominen yksityisille terveyspalveluyrityksille sopii hyvin kokoomuksen ideologiaan mutta ihmettelen suuresti miksi keskusta ja perussuomalaiset hyväksyvät tämän miksi maakuntien puolesta taistellut ja keskittämistä vastaan puhuva keskusta hyväksyy tämän pakkokeskittämisen ja vallanriiston alueilta ja tulevilta maakunnilta arvoisa puhemies vielä aiemmin tänään oli sosiaali ja terveysvaliokunnan pöydällä ehdotus jolla olisi mahdollistettu alueellisesti järkevää sairaaloiden välistä työnjakoa valitettavasti valiokunta lopulta hyväksyi mietinnön hallituksen esityksen mukaisesti eli sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien kädet sidotaan jo ennen kuin ne pääsevät aloittamaan ne eivät saa tehdä oman alueensa kannalta järkeviä perusteltuja ja kustannustehokkaita sairaaloiden välisiä työnjakopäätöksiä en voi kuin ihmetellä tätä arvoisa puhemies hallituksen esitys ei riittävällä tavalla ota huomioon pohjanmaan ruotsinkielisen väestön oikeuksia olisi yksinkertaista ja kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta parasta antaa vaasan järjestää laajan päivystyksen palvelut vaasan alueen asukkaista suuri osa on ruotsinkielisiä joten kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta olisi perusteltua antaa vaasan jatkossakin järjestää laaja päivystys arvoisa puhemies herää kysymys miksi hallitus ei tyydy määrittelemään leikkaus ja päivystystoiminnan laatuvaatimuksia ja rahoitustasoa ja antaa niiden reunaehtojen puitteissa alueiden itse päättää palvelurakenteesta järkevimmillä ja alueen erityispiirteet huomioivalla tavalla miksi päivystysuudistus ei voi odottaa sote uudistusta

sosiaali ja terveysvaliokunnassa tekemiä esityksiä ja elleivät ne mene läpi niin lakiesityksen hylkäämistä

on todella suuri ja merkittävä uudistus tässä uudistuksessa mahdollistetaan sairaaloitten työnjakoa sairaalat joissa tehdään vaativia toimenpiteitä enemmän pystyvät tekemään nämä toimenpiteet potilasturvallisesti laadukkaasti ja asianmukaisilla indikaatioilla kun tällä uudistuksella tavoitellaan myöskin säästöjä on selvää että silloin jos potilasturvallisuudesta ja laadusta pidetään huolta se säästää kustannuksissa komplikaatioitten vuoksi mutta erityisesti se että nämä keskitetään isompiin sairaaloihin tuottaa takeet siitä että meillä tehdään toimenpiteitä oikeilla indikaatioilla niin että ei tehdä työtä vain sen mukaan mikä itse kunkin kirurgin tai muun erikoislääkärin harrastus sattuu olemaan tulevaisuudessa arvoisa puhemies tämä laki antaa puitteet sille että asetuksella voidaan tarkemmin säätää tästä työnjaosta sairaaloiden kesken tässä uudistuksessa luodaan tämä kahdentoista laajan päivystyssairaalan verkosto johon kerätään kaikki se tietämys mikä harvinaisemmista sairauksista tarvitaan mutta muissa keskussairaaloissa säilyy pääosin nykyinen päivystysvalmius kun aiemmissa puheenvuoroissa on kritisoitu miksi tämä tehdään juuri ennen sote lainsäädännön valmistumista ja soten voimaan astumista niin pitää muistaa että tämä on nimenomaan valmistautumista siihen sote uudistukseen käytin valiokunnassa kielikuvaa ettei alueita yllätetä housut kintuissa

mitä meidän alueella tulevaisuudessa tehdään tähän lakiin sisältyy erittäin merkittävänä uudistuksena kiirevastaanottojen lisääminen perusterveydenhuollossa eli kun tänä päivänä hyvin monissa terveyskeskusten toimipisteissä päivystystoimintaa on ainoastaan päiväsaikaan virka aikaan ja tämä on ruuhkauttanut yhteispäivystykset tällä lainsäädännöllä nyt korjataan sitä tilannetta niin että myöskin nämä terveyskeskuksen toimipisteet velvoitetaan tekemään kiirevastaanottoja

on myöskin sosiaalipäivystyksen kokoaminen terveydenhuollon päivystyksen yhteyteen niin että kun terveydenhuollon henkilöstö omilla päivystysvastaanotoillaan näkee että joku tarvitsee sosiaalihuollon palveluita niin ihminen voidaan ohjata välittömästi sosiaalipäivystyksen piiriin arvoisa puhemies joku sana tästä vaasan tilanteesta sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt lakipykäliin perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset jotka toki eivät ole kaikkein tyylikkäin ratkaisu tämän tämän kielikysymyksen selvittämiseksi se on tietysti haasteellista kuten edustaja alanko kahiluoto tuossa totesi että seinäjoen keskussairaalassa pystytään järjestämään ruotsinkielinen palvelu arvoisa puhemies hyvät kuulijat minä kuitenkin ottaisin esille myös sen mitä mitä potilaita sieltä vaasasta mahdollisesti seinäjoelle siirtyy käsitykseni mukaan vaasassa on nimenomaan vajausta neurologisesta osaamisesta ja kun me tiedämme meillä on neurologeista pulaa tässä maassa ei ole suinkaan kovin yksinkertaista rakentaa neurologista klinikkaa ja neurologista päivystyssysteemiä vaasaan ja sitä paitsi vaasan ja seinäjoen ero neurologiassa ei ole niin suuri että se välttämättä tarkoittaisi sitä että vaasasta potilaat siirtyisivät seinäjoelle vaan heidät viedään todennäköisesti suoraan yliopistolliseen keskussairaalaan hyvät ystävät yksi asia tässä pikkuisen jäi kiusaamaan ja se on on terveydenhuoltolain tämän ehdotuksen neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmas momentti joka määrittää sen että entisissä aluesairaaloissa eli pienemmissä sairaaloissa ei saa tehdä anestesiaa vaativaa leikkaustoimintaa tämä tulee tuottamaan tietysti joissakin sairaanhoitopiireissä ainakin pohjois pohjanmaalla suuria vaikeuksia että hoitotakuurajoissa pysytään mutta tähänkin saakka pohjois pohjanmaalla ja pohjoisella erva alueella on yhteisesti päätetty siitä miten missäkin sairaalassa toimintoja tehdään ja ihan vastaavia yhteispäätöksiä tullaan varmaankin tekemään myös vastaisuudessa vuoden kahdeksantoista alun jälkeen

yksityistämispäätöksiä tähän saakka on jo tehty arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan lakiehdotus on hyvä ja tervetullut sillä valmistaudutaan sote uudistukseen oikeastaan varsin perusteellisesti

arvoisa puhemies olemme kaikki yhdenvertaisia lain edessä meillä on samat perusoikeudet maamme viettää pian sata vuotisen itsenäisyytensä juhlavuotta tunnuslause on yhdessä tillsammans hallituksen toiminta tänään ja viime päivinä saa minut kuitenkin mietteliääksi missä maassa oikein asun miksi hallitus ei tartu tulevaisuuden sairaalarakenteessa sellaiseen ratkaisuun joka olisi optimaalinen koko väestön kannalta katsottuna ja joka turvaisi sen että maamme ruotsinkielinen väestö voisi pitkälle tulevaisuuteen tuntea turvaa arkipäivässään ja kokea että olemme yhdenvertaisia päättäjien silmissä nyt hallitus päättää pitää kynsin hampain kiinni kahdestatoista laajan päivystyksen sairaalasta ja pakottaa samalla seinäjoen sairaalan olennaisilta osin kaksikieliseksi me kaikki tässä salissa tiedämme että sairaana ja heikkona ollessamme on äärimmäisen tärkeää saada puhua omaa äidinkieltään ja että voimme luottaa tulevamme ymmärretyksi ja että potilaskertomusta lukeva ymmärtää mitä siinä sanotaan

arvoisa puhemies

sipilän hallitus haluaa keskittää palveluja päivystysuudistuksen tavoitteena on kuitenkin hallituksen mukaan varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua lisäksi tavoitteena on että ihmiset pääsevät nykyistä helpommin kiireelliseen hoitoon hyvät kollegat valitettavasti hallituksen päivystysuudistus on viemässä suomea täysin päinvastaiseen suuntaan pääministeripuolue keskustan johdolla toteuttettavasta päivystysuudistuksesta on tullut yksi historiamme suurimpia keskittämisoperaatioita päivystysuudistuksen eduskuntakäsittelyn aikana on nyt lisäksi ilmi että päivystysuudistusta koskevan hallituksen esityksen lainvalmistelu on ollut erittäin puutteellista

rkpn ryhmä ei voi hyväksyä hallituksen rajua keskittämislinjaa päivystysuudistuksen myötä etäisyydet lähimpään päivystävään sairaalaan pitenevät ja kiireellisen hoidon saanti ajoissa vaikeutuu tämä on paradoksaalista kun ottaa huomioon sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksen päätavoitteen eli kansalaisten yhdenvertaisen hoidon ja hoivan turvaamisen koko maassa miten kansalaisten yhdenvertaisuus paranee jos palveluita keskitetään ja etäisyydet lähimpään sairaalaan pitenevät ja jos terveyskeskusten ilta viikonloppu ja yöpäivystystä rajoitetaan päinvastoin riskinä on nyt että potilasturvallisuus vaarantuu on hämmästyttävää että pääministeripuolue keskusta on eturivissä ajamassa tätä kehitystä keskusta vaikuttaa täysin unohtaneen aikaisemmat perusarvonsa alueellinen tasa arvo on saanut väistyä sivuun kun hallitus keskittää arvoisa puhemies

koskien kielellisiä oikeuksia perustuslain seitsemännentoista pykälän toisen momentin mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan suomen ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan ilmaisua samanlaisten perusteiden mukaan tulee tulkita niin että jokaiselle on järjestettävä laadullisesti ja määrällisesti samanlaiset palvelut äidinkielestä riippumatta hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus ei nykyisessä muodossaan riittävästi takaa vaasan sairaanhoitopiirin noin yhdeksänkymmenentuhannen ruotsinkielisen ja keski pohjanmaan sairaanhoitopiirin kahdentoistatuhannen ruotsinkielisen asukkaan kielellisten perusoikeuksien tosiasiallista toteutumista huomiota on kiinnitettävä myös perustuslain pykälän säännökseen siitä että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen jokaisen oikeus saada terveyspalveluja omalla kielellään ruotsiksi ja suomeksi korostuu kiireellisen sairaanhoidon yhteydessä on selvää että kielellisten oikeuksien huomioon ottaminen ja hoidon järjestäminen potilaan omalla kielellä on keskeinen potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä valiokunnan enemmistö ei nyt ole ottanut tätä lainkaan huomioon hallituksen esityksen ongelmallisuus pohjanmaan ruotsinkielisen väestön kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta todetaan sosiaali ja terveysministeriön perustuslakivaliokunnalle toimittamassa täydentävässä lausunnossa lausunnon mukaan ruotsinkielisen väestön kielellisten oikeuksien kannalta vaasa olisi selvästi parempi ratkaisu ja muut vaihtoehdot eivät ole samalla tavoin kaksikielisiä näin stm lausunnossa kuitenkin päädytään siihen että laajan päivystyksen yksikön sijoittaminen vaasaan ei ole koko alueen väestön näkökulmasta perustuslain kuudennen pykälän tarkoittamalla tavalla yhdenvertainen vaihtoehto sille että se sijoitettaisiin hallituksen esityksen mukaisesti seinäjoelle

se joka on perehtynyt on perehtynyt auvo rauhalan lähettämään paperiin huomaa että vaasa pärjää tässä hyvin vaasassa on kymmenen erikoisaluetta niin kuin seinäjoellakin ja vaasassa on myös erikoistuttu syöpä ja sydänsairauksiin laajemmin kuin seinäjoella arvioitaessa lisäksi päivystyspalveluiden saavutettavuutta tulee kiinnittää huomiota siihen että saavutettavuus heikentyy merkittävästi pohjanmaan alueella lisäksi on todettava että muun muassa sitra on katsonut että vaasa olisi optimaalinen paikkakunta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalalle myös thln tutkimukset tukevat sitä että vaasan keskussairaalalla pitäisi olla laaja ympärivuorokautinen päivystys näin ollen ei ole perusteita väitteelle siitä että laajan päivystyksen yksikön sijoittaminen vaasaan ei ole yhdenvertainen vaihtoehto sille että se sijoitettaisiin seinäjoelle mutta se pitäisi sijoittaa molempiin se olisi kyllä se paras ja oikeudenmukaisin ratkaisu arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on myös omassa lausunnossaan lausunut seuraavaa se pitää saamansa selvityksen perusteella selvänä että kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta vaasan keskussairaala palvelisi ruotsinkielisiä asukkaita paremmin kuin ehdotettu järjestely hallituksen esityksen perustana olevaa kahdentoista sairaanhoitopiirin määrää ei asiallisesti perustella muuten kuin vetoamalla hallituksen sote ja maakuntauudistuksen yhteydessä tekemiin linjauksiin näin ollen perustuslain seitsemännentoista pykälän kielelliset perusoikeudet parhaiten toteuttavana ratkaisuna voidaankin valiokunnan mielestä pitää sitä että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä vaasaan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiriin

perustuslakivaliokunnan lausunto on siten selkeä kannanotto kaksitoista plus yksi mallin puolesta eli sen että sekä vaasan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirille myönnettäisiin oikeus täyteen ympärivuorokautiseen sairaalaan arvoisat kollegat tämän takia on hämmästyttävää että tänään sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelystä tuodaan esitys jossa vain rivillä noteerataan että päivystyspalvelut pitää saada seinäjoella ruotsiksi ja suomeksi arvoisat kollegat tämä ei täytä niitä vaatimuksia jotka meidän on syytä ottaa

arvoisa puhemies kannatan edustaja nylundin tekemää pöydällepanoesitystä koska yhdyn niihin edustajiin jotka täällä ovat käyttäneet puheenvuoroja ja niihin vastalauseisiin ja siihen käsittelyyn mikä perustuslakivaliokunnassa ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa on käyty jossa on esitetty aivan perusteltu huoli ja näkemys siitä että me emme suomen eduskuntana voi tällä tavalla kävellä perusoikeuksien yli hyvät kollegat perusoikeudet myös kielelliset perusoikeudet eivät ole mielipide

arvoisa puhemies vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakymmenen silloinen hallitus yritti kävellä perusoikeuksien kielellisten oikeuksien yli silloin oli kyseessä hallinnollinen asia nyt meillä on käsittelyssä asia jossa puhutaan elämästä kuolemasta ihmisten oikeudesta saada hoivaa hoitoa apua vaikeissa sairaustilanteissa silloin perustuslakivaliokunta ja tämä edeltävä eduskunta otti kannakseen sen että kaikkia on kohdeltava yhtäläisin perustein yhtäläisin perustein eduskunta päätti ja perustuslakivaliokunta päätti silloin myös että jos eduskunnalla

on useampia vaihtoehtoja niin silloin tulee valita se vaihtoehto joka paremmalla tavalla turvaa kielelliset perusoikeudet eduskunnan perustuslakivaliokunta silloin myös löi kiinni sen että kaikkien tällaisten hallinnollisten ja palvelu uudistusten yhteydessä on tehtävä kunnolliset vaikutusarvioinnit nyt mielestäni mikään näistä kolmesta perustuslakivaliokunnan kiinnilyömästä seikasta ei toteudu tämän uudistuksen osalta siitä syystä siis kannatan edustaja nylundin tekemää pöydällepanoesitystä

eli tuen tätä pöydällepanoesitystä ja toivon todella kollegat meidän kaikkien puolesta että jokainen täällä panee käden sydämelleen ja miettii onko tämä se eduskunta joka ensimmäisenä kävelee näiden perusoikeuksien yli

puhemies esitän mietinnön pöydällepanoa seuraavaan

pöydällepanon ajankohdasta on

on maarit feldt rannan kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle seitsemäs toista kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon hannakaisa heikkinen on sari sarkomaan kannattamana ehdottanut

seuraavaan täysistuntoon